lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi työeläkeuudistusta koskevat lainmuutokset hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria samalla tavoitteena on vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta työurien pidentymisen kautta edistetään työllisyyttä ja kasvatetaan talouden yhteenlaskettuja työtuloja kestävyysvajetta supistaa myös eläkkeiden maksuun tarvittavien menojen pienentäminen esityksen tavoitteena on myös turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys työurien pidentyessä työtulosumma kasvaa mikä tukee myös eläkkeiden rahoituspohjaa rahoituspohjan kasvaminen hillitsee työeläkemaksun nousupaineita ehdotettujen muutosten johdosta työeläkemaksun taso voidaan vakiinnuttaa seuraaviksi vuosikymmeniksi esityksessä ehdotetaan eläkeiän nostamista asteittain vanhuuseläkeiän alarajaa ehdotetaan nostettavaksi vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi syntyneistä alkaen kolme kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti kuuteenkymmeneenviiteen vuoteen asti myöhemmin vanhuuseläkeikä työeläkejärjestelmässä sekä kansaneläkejärjestelmässä ehdotetaan sidottavaksi eliniänodotteeseen tarkoituksena on että osa odotettavissa olevasta eliniän pitenemisestä käytettäisiin jatkossa työssäoloon eläkeikä nousisi kaikilla työssä olevilla työskentelyalasta riippumatta eläkkeen karttuminen muutettaisiin kaikenikäisille samanlaiseksi eläkkeen karttuminen alkaisi nykyistä aikaisemmin jo seitsemäntoista vuoden iässä ja karttuma olisi prosenttia työansioista vanhemmille ikäluokille muutosta kuitenkin pehmennettäisiin erityisellä siirtymäajan karttumalla uusina eläkemuotoina otettaisiin käyttöön osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työ uraeläke osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaisi nykyisen osa aikaeläkkeen työ uraeläke mahdollistaisi eläkkeelle siirtymisen hieman alinta vanhuuseläkeikää aikaisemmassa aikaisemmassa vaiheessa niille jotka ovat tehneet pitkän työuran rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja joiden mahdollisuudet jatkaa työssä ovat heikentyneet

rasittavana ja kuluttavana on tarkoin määritelty lakiehdotuksessa uudistuksella pyritään turvaamaan kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistamaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus nykyistä pidemmät työurat johtaisivat parempiin eläkkeisiin koska eläkettä ehtii karttua pidemmältä ajalta ehdotettu muutos eläkkeen karttumisen alarajan laskemisesta sekä se että luovutaan työeläkevakuutusmaksun vähentämisestä eläkkeen perusteena olevista työansioista parantaa eläketasoa erityisesti nuorten osalta nuorten kannalta olennaista on myös että eläkemaksun nostopaineita voitaisiin hillitä nyt ehdotettavilla muutoksilla sukupolvien ja eri sosioekonomisten ryhmien välistä oikeudenmukaisuutta tukisi karttumissäännösten yhdenmukaistaminen jo eläkkeellä olevia nyt ehdotettavat muutokset eivät koske ehdotettavien muutosten pohjana on työmarkkinakeskusjärjestöjen viime syksynä tekemä sopimus ehdotuksesta työeläkeuudistukseksi valmistelua on jatkettu tämän jälkeen sosiaali ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja eläkelainsäädännön toimeenpanijoiden kanssa eläkejärjestelmän muutokset ovat yksi niistä rakenteellisista uudistuksista joita suomi tarvitsee tässä vaativassa taloudellisessa tilanteessa eläkeuudistus myös merkittävällä tavalla hillitsee työnantajamaksujen nousua ilman nyt ehdotettavia muutoksia työntekijän eläkelain mukaista maksua olisi nostettava yli prosenttiyksiköllä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä vuonna kaksituhattayhdeksän silloinen hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt asettivat tavoitteeksi että vuotta täyttäneen eläkkeellesiirtymisiän odote nousisi nousisi vähintään kuuteenkymmeneenkahteen vuoteen ja neljään kuukauteen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä nyt ehdotettavien muutosten on valmisteluvaiheessa arvioitu johtavan tavoiteltuun lopputulokseen jo hieman tätä aiemmin

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on nyt yksi tämän eduskuntakauden tärkeimmistä uudistuksista tämän valmisteluhan tapahtui jo viime kaudella

tähän toivonkin hallitukselta kiristysten sijaan aktiivisempaa otetta valtiovalta voi monin keinoin tukea ja edistää työurien pidentämistä tästä maassamme on hyviä kokemuksia muun muassa kaksituhatta luvun alusta työelämän murros on todellista entistä useampi työntekijä vaihtaa työpaikkaa moneen otteeseen uransa aikana pätkä ja silpputyöt ovat todellisuutta ja vain harva työntekijä saavuttaa parhaat ansionsa työuran loppuvuosina tämä esitys on pyrkinyt ottamaan nämä muutokset huomioon eläkekarttumat paranevat kaikilla työntekijöillä eikä sillä ole merkitystä missä elämänvaiheessa työ on tehty lisäksi työuraa pitkään jatkavilla säilyy merkittävä kannuste lykkäyskorotuksen avulla tämä työmarkkinaosapuolten saavuttama sopu tavoittelee riittävää eläketurvaa jokaiselle sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistamista sekä koko työeläkejärjestelmän rahoituspohjan turvaamista esityksen arvioidaan vähentävän eläkemenoja ja lisäävän työllisyyttä niin että kestävyysvaje pienenisi yhdellä prosenttiyksiköllä myös eläkevarojen sijoitussääntöjä muutetaan jotta sijoitustuotot paranevat paranevat näillä esitetyillä muutoksilla voidaan vahvistaa rahoituksen kestävyyttä niin että maksutasoksi riittäisi kaksikymmentäneljä pilkku neljä prosenttia jatkossa arvoisa puhemies suomen talouden tilanne on vakava eläkeuudistus onkin ainoa konkreettinen uudistus jolla on todellista vaikutusta kestävyysvajeeseen ja joka on aidosti yhdessä sopien saatu aikaan tällaista sopimisen kulttuuria tarvitaan jatkossakin ja hallituksella on siinä nyt näytön paikka

jo seitsemäntoista vuotiaasta alkaen ja koko palkka on eläkekarttuman perustana ja on hyvä asia että niin sanottu piiloleikkuri nyt sitten poistettiin lisäksi kertymä pysyy samansuuruisena koko työuran ajan nämä muutokset parantavat erityisesti nuorten ihmisten tulevaa eläkettä lisäksi käyttöön otetaan uusi työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke jotka lisäävät työntekijän ja yrittäjän mahdollisuuksia joustavaan eläköitymiseen suunnitelmallista eläkkeelle siirtymistä tukee myös tavoite eläkeikä jonka työntekijä saa tietoonsa viisi vuotta ennen alinta eläkeikäänsä ja näin voi sitten arvioida tulevaa tasoa eläkkeessään siksi onkin hyvin tärkeää että työntekijät ja yrittäjät saavat ajoissa informaatiota siitä mitä eläkeuudistus tarkoittaa ja miten se vaikuttaa arvoisa puhemies vielä muutama sana tasa arvosta naisten eläkkeet ovat keskimäärin miesten eläkkeitä matalampia ja erothan johtuvat matalammasta palkkatasosta sekä lyhyemmistä työurista näihin ei suoraan voida eläkejärjestelmän kautta vaikuttaa mutta hallitus voi omilla toimillaan parantaa naisten asemaa työelämässä eläkkeiden tasoon vaikuttavat myös perhevapaat joita naisilla on enemmän kuin miehillä voimassa olevan lainsäädännön mukaanhan eläkettä karttuu myös vanhempainraha ajoilta sekä alle kolme vuotiaan lapsen hoitamisesta kotona kuten myös opiskelustakin tässä laskennallinen pohjapalkka on nyt seitsemänsataaseitsemän euroa tämä periaate tulee säilymään jatkossakin ja se on hyvä asia haluan kuitenkin arvoisa puhemies kirittää hallitusta helpottamaan työn ja perheen yhteensovittamista ja parantamaan naisten työllisyysastetta nimittäin naisten vahva työmarkkina asema näkyy sitten palkoissa työurassa ja sitä kautta myöhemmin eläkkeissä

arvoisa rouva puhemies

vuotta tuloluokkien väliset erot ovat kasvaneet yhtä jalkaa tuloerojen kasvun kanssa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun taitteesta lähtien koska tuloerot jatkavat kasvuaan ei ole mitään syytä olettaa elinaikaerojen tasaantuvan lähitulevaisuudessa käytännössä tämä tarkoittaa että varsinkin duunarimiehet saavat heittää hyvästit eläkepäiville otan tässä esimerkiksi rakennusalan jolta nykyisinkin eläköidytään varhain keskimäärin noin viisikymmentäkahdeksan vuotiaana harva yli kuusikymppinen jaksaa kiipeillä telineillä sateessa tai päällystää moottoritietä helteessä rakentajat myös kuolevat varhain sillä alalla on paljon juuri niitä pienituloisia miehiä joiden keskimääräinen elinajanodote jää uudistuksen laskukaavalla alle vanhuuseläkkeen alarajan arvoisa rouva puhemies vaikka tulevaisuudessa hyvin harva rakentaja ehtii vanhuus eläkkeelle maksajiksi he kyllä kelpaavat koska rakentajien työurat usein alkavat viimeistään parikymppisenä saattaa eläkemaksuvuosia kertyä hyvinkin saman verran kuin korkeakoulutetulla joka jaksaa töissä vanhuuseläkeikään saakka tai ylikin niin sanotun työnsankarieläkkeen tuominen lakiin ei muuta tätä kokonaiskuvaa sillä sen tiukkoihin ehtoihin mahtuvat äärimmäisen harvat joidenkin arvioiden mukaan noin parituhatta henkilöä kustakin ikäluokasta raksoilta tuskin kukaan työuraeläkkeen saamiseen vaaditaan kutakuinkin yhtäjaksoista virallisista rekistereistä todennettavaa työuraa jollaista kausi ja suhdanneherkällä rakennusalalla on tuskin kenelläkään rouva puhemies kyllä minä tiedän että kolmikannassa sovittu on tässä maassa niin pyhää ja koskematonta että sitä ei järkipuheilla kaadeta aina kannattaa silti yrittää mekaanisen elinajanodotekytköksen ongelmia olisi nimittäin varsin helppo lieventää esimerkiksi huomioimalla alakohtaisia eroja jos näin ei tehdä se on sitten puhtaasti ideologinen valinta itse en aio kannattaa uudistusta jossa eläkemaksut kuuluvat kaikille mutta eläkkeet vain valituille arvoisa puhemies aikasuosituksen vuoksi käsittelen eläkeuudistuksen taustaoletuksiin liittyviä yleisempiä haasteita myöhemmin toisessa puheenvuorossa

arvoisa rouva puhemies

työmarkkinajärjestöjen kanssa tehty ratkaisu on nyt täällä käsittelyssä ja kaikki taputtavat nykyhallituksen pääministerikin antaa tälle aplodit koska toteaa että tämä on erinomaista ja hyvin valmisteltua työtä työmarkkinajärjestöt antavat sille aplodeita on säröjä joita edustaja kontula tässä aiemmin toi esille sopimus on aina sopimus tavoitteita paremmasta on toki meillä työnantaja ja työntekijäpuolten edustajilla jokaisella mutta kun tehdään yhteinen ratkaisu se tarkoittaa sitä että kaikki olemme kutakuinkin tyytyväisiä on pakko sanoa tähän aivan liity mutta signaalina siihen kuinka tästä sitten tiedotetaan jatkossa että olen hirvittävän pettynyt siihen että esimerkiksi telan osalta on eläketiedottamisessa tehty radikaaleja muutoksia tämä uudistus ei tule läpäisemään omalta sisällöltään niin että eläkkeensaajat tämän ehdotuksen perusteella saisivat sen kaiken tiedon mitä kuuluisi saada meillä jää puutteelliseksi yrittäjätahojen meillä jää puutteelliseksi myös myös työntekijätahojen saama tieto mitenkä tämä vaikuttaa siihen mitä me voimme itsessämme tehdä olisin toki toivonut että tässä uudistuksessa oltaisiin voitu käsitellä meillä viime eduskuntakaudella ollutta eläkkeiden katto keskustelua ehkä vähän toisella tavoin kuin että leikkaamme vain sitä mitä työllä on ansaittu kun meidän järjestelmä kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden noin kuudenkymmenen prosentin ansioon siitä mitä on oman työhistoriansa aikana ansainnut niin olisiko ollut hyvä avata tämä keskustelu niin että se keskimääräinen palkkatulo josta eläke muodostuu olisi se kuusikymmentä prosenttia etteivät ne ihmiset jotka jatkavat eläkkeelle siirryttyään työuraansa olisi välttämättä olleet oikeutettuja kartuttamaan sen kuudenkymmenen prosentin päälle enää eläkettä oltaisiin otettu sellainen asetelma että voit ottaa eläkettä ja työhistoriasi voi jatkua olisi kunnioitettavaa että työllä voidaan tulla edelleen toimeen uudistus kuitenkin sisältää mielestäni sellaisia elementtejä jotka paitsi sukupolvien myös sukupuolten välistä tasa arvoa edistävät alle kolme vuotiaitten lasten vanhempien osalta jäädessä kotiin hoitamaan lapsia tässä on uudistus joka edesauttaa tätä tasa arvon toteutumista mutta en voi olla viittaamatta edustaja kontulan käyttämään puheenvuoroon kuinka niin onkin maksajiksi me kyllä kelpaamme mutta nauttijoita emme pysty olemaan on todellakin varteen otettava ja nähtävä asia kun tietyissä työurissa tietyissä työkokonaisuuksissa olevia hankkeita lähdetään arvioimaan että koska ja mikä on se raskas työ että hallitus lähtee työmarkkinaosapuolten kanssa valmistelemaan jo nyt tässä vaiheessa sitä mitkä ovat ne alat mitkä ovat ne ammatit jolloin kun ruvetaan pohtimaan sitä onko tällä henkilöllä täyttynyt se pitkän työuran ja raskaan työn tekemisen raja niin ei kävisi niin kuin tällä hetkellä käy aina ensimmäisenä niin sanotun työkyvyttömyyseläkkeen osalta että tulee se kielteinen päätös ja sen jälkeen vasta ruvetaan käsittelemään tosissaan vaan nyt luotaisiin jo se pohja ruvetaan jo nyt pohtimaan niitä aloja että kun se vakuutusyhtiön työeläkeyhtiön lääkäri saa ne paperit käteensä niin tietää että täällä on se pohja jo saavutettu sitä kohden meidän pitää edetä lopuksi haluan sanoa arvoisa puhemies vielä kerran tästä on hyvä tämänkin hallituksen ottaa mallia kuinka työmarkkinajärjestöjen kanssa asioita hoidetaan

arvoisa puhemies on ryhdikästä aloittaa syysistuntokausi mittavalla rakenneuudistuksella joka toivottavasti saa koko eduskunnan tuen

keskustellaan laajasti eduskunta käy tämän esityksen läpi ja on tärkeää sanoa ääneen mihin tällä eläkeuudistuksella pyritään todellakin pyritään turvaamaan riittävät eläkkeet eläkkeet pienenisivät voimakkaasti elinaikakertoimen takia elleivät työurat pitenisi siksi tarvitsemme eläkeuudistuksen toinen tärkeä asia on kestävä rahoitus kun me elämme pidempään pitäisi eläkemaksuja nostaa kun eläkemenot nousevat ja kestävämpi ratkaisu on todellakin se että lisäämme työntekoa kolmantena työurien pidentäminen eläkejärjestelmältä odotetaan ja saadaan tukea myös työllisyyden parantamiseen ja julkisen talouden ongelmien ratkaisemiseen siksi eläkeuudistus täällä on todettu että tämä esitys perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen kompromissisopimukseen joka todellakin täyttää edellisen hallituksen rakennepaketin tavoitteet kokoomuksen on tälle eläkeratkaisulle antanut tukensa mutta nostan esille muutamia asioita joita valiokuntakäsittelyssä on hyvä käydä läpi joita on arvioitava ja tarkasteltava on todettava että eläkeuudistus ei ole työurauudistus koska se ei sisällä työelämän kehittämiselementtejä tai ennen kaikkea työnantajalle taloudellisia insentiivejä pidentää työuria ja siksi työelämää pitää kehittää niin kuin täällä erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja totesi on myös todettava että kannusteet jatkaa työuraa työuraa vanhuuseläkeikää lähestyttäessä jäävät tässä ratkaisussa laihoiksi kun korotettu karttuma poistuu ja on on tärkeää myöskin katsoa millä tavalla tämä uudistus kannustaa korkeaan koulutukseen ja työurien jatkamiseen esitykseen sisältyvä niin kutsuttu työuraeläke luo uusia valinnanmahdollisuuksia eläkkeelle jäämisen ja työssä jatkamisen välille mutta se ei täysimääräisesti toteuta eläkeuudistuksen perustavoitetta eläkkeellejäämisiän myöhentämisestä mutta nämä ovat asioita joita valiokuntakäsittelyssä on katsottava arvoisa puhemies esitys turvannee kymmeneksi viiva kahdeksikymmeneksi vuodeksi työeläkkeiden rahoituksen ja ja se on erittäin tärkeää mutta todellakin totean että eduskuntaryhmämme antaa tuen tälle lakiesitykselle ja on aivan erinomaista että tässä esityksessä on joustavia elementtejä eli työeläketurvassa on jatkossakin joustavia elementtejä joustava vanhuuseläkeikä säilyy osittainen varhennettu vanhuuseläke osa aikaeläkkeen sijaan ja juuri nämä joustavat elementit ovat työntekijöille tärkeitä asioita ne ne lisäävät työelämän laatua on sukupolvinäkökulmasta oikeudenmukaista että vanhuuseläkeikä alkaa nousta jo tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi syntyneillä on myös tärkeää alleviivata ja sanoa ääneen kun tämä lakiesitys on lähetekeskustelussa että työkyvyttömyyseläkkeen tason korottaminen lieventää eläkeläisköyhyyttä ja työeläkemaksun eläkevähenteisyyden poistaminen parantaa eläkkeiden tasoa on on selvää että kun lakia käsitellään niin saamme myöskin pohtia ja vastata kysymyksiin ammatillisesta eläkeikäasiasta aivan lopuksi haluan nostaa vielä tasa arvonäkökulman joka tässä on tullutkin jo esille eli me tiedämme että miesten korkeammat eläkkeet naisiin verrattuna johtuvat keskimäärin kaksi vuotta pidemmistä työurista ja ja korkeammasta palkkatasosta lähetän tässä kyllä

elämää ja aktiivisuutta saatava noihin vuosiin eli kun ihmisen elinikä pidentyy niin osa noista lisävuosista tulee käyttää työntekoon sille viisaalle ajatukselle tämä lakiesitys perustuu

puhemies tässä esityksessä on paljon hyviä elementtejä kestävyysvaje pienenee yli prosenttiyksiköllä karttumaratkaisusta on saatu oikeudenmukainen myös niille duunareille jotka tekevät pitkän työuran tasaisella palkalla karttuma alkaa jo seitsemästätoista vuodesta ja pitkän työuran raskaissa töissä tehneille mahdollistetaan työuraeläke mutta ehkä merkittävintä nyt kuitenkin kun tämä eläkeratkaisu on nyt tullut eduskuntaan on kiinnittää huomiota miten tämä prosessi syntyi miten tämä ratkaisu saatiin aikaan on semmoinen sanonta että siellä missä voima ei riitä tarvitaan viisautta ja tässähän on taustalla aikoinaan kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista vanhasen porvarihallituksen yritys sanella siitä ei tullut mitään edellinen hallitus teki hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa päästiin ratkaisuun joka on julkisen talouden kannalta ja myös työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen ja nyt näyttää siltä että jälleen kerran ollaan palaamassa sanelun aikaan kysyn onko mitään järkeä heittää sopimusyhteiskunta roskakoriin sopimusyhteiskunnan kautta sen tuloksena

on niin kuin täällä on tullut ilmi todella kannatettava uudistus ja miljardiluokan reformi joka on tapahtunut hyvän valmistelun jälkeen ja on syytä kiinnittää huomio siihen että tämä ratkaisuhan perusteiltaan syntyi edellisen hallituksen aikana että kun kataisen hallitusta on niin monesta moitittu ja usein vielä oikeutetustikin niin täytyy sanoa että tässä on esimerkki kataisen hallituksen hyvästä kylvöstä joka nyt tuottaa tulosta tälle eduskunnalle kun nyt kolmelta on alkamassa tiedotustilaisuus jossa hallitus kertoo omasta yhteiskuntasopimusmallistaan niin on aihetta kiinnittää huomiota tähän menettelytapaan johon edustaja lindtman tuossa edellä jo puuttui se että meillä on täällä erittäin laaja uudistus on tulos siitä että on halu käydä vuoropuhelua ja kuunnella yhteiskunnan muita osapuolia ja ottaa myös mielipide vakavasti ainahan se on kompromissi eikä täydellinen mutta tämä on hyvä sellainen huolestunut olen vasemmistoliiton linjasta jos vasemmistoliitto todella irrottautuu kolmikannasta niin kuin edustaja kontula sanoi niin on aikoihin eletty

arvoisa puhemies joo tämä tie on ollut pitkä mutta tärkeintä on lopputulos tämähän lähti liikkeelle siitä että hallitus työmarkkinajärjestöjen kanssa niin sanottua sosiaalitupoa työurien pidentämiseksi näytti siltä että sen ehdotukset eivät tule olemaan riittäviä ja hallitus moneen kertaan vetosi että näitä pitää terästää mutta siinä ei silloin onnistuttu ja sen jälkeen sitten hallitus katsoi että pitää asettaa seuraava rima määritimme tavoitteeksi kuudestakymmenestäkolmesta kuuteenkymmeneenviiteen vuoteen ja niin että se toteutetaan siirtymäajalla siten että kaksi kuukautta vuodessa nyt lopputulos on tismalleen sama vain sen takia että tämä lykkääntyi tämä siirtymäaika tulee olemaan nopeampi kolme kuukautta vuodessa mutta niin kuin sanoin hyvä että tämä tulee ja erinomaista että tämä toivottavasti yksimielisesti hyväksytään tunnustetaan tämän positiivinen vaikutus kestävyysvajeen kaventamiseen

arvoisa puhemies työurat eivät pitene kestävästi tällä eläkeuudistuksellakaan vaan sillä että ihmiset pysyvät terveinä työkykyisinä ja työhaluisina mahdollisimman pitkään no tämä eläkeuudistus on valtiontaloudellisesti ennen kaikkea todella tärkeä mutta on paljon uudistuksia ja kehittämiskohteita on paljon merkitystä tuleville työurille näitä uudistuksia ovat muun muassa tämä sosiaali ja terveydenhuollon suuri uudistus sote panostukset nuorten ja lasten liikkumiseen ja ylipäätänsä elintapoihin ja ennen kaikkea panostukset siihen että ihmiset viihtyvät ja jaksavat työssä

tärkeää että tässä työeläkejärjestelmää koskevassa asiassa nyt on saatu esitys aikaiseksi ja ja nimenomaan se että se on tehty yhteistyössä ja ja sopimalla on erittäin hyvä ja onnittelen siitä hallitusta mutta nostan tässä esille erään toisen asian tähän liittyen ammatillisesta eläkeiästä sovittiin että siitä luovutaan vuonna kahdeksankymmentäyhdeksän heinäkuussa ja ja tuolloin tehtävissä toimineet saivat valita tietyin ehdoin käyttävätkö ammatillista eläkeikää aikanaan nuo ehdot olivat että menetti oikeuden varhaiseläkkeen käyttöön ja sitoutui olemaan työnantajan palveluksessa vuodesta kahdeksankymmentäyhdeksän eläkeikäänsä asti nämä ihmiset ovat nyt kaksikymmentäkuusi vuotta täyttäneet tämän oman osuutensa tästä sopimuksesta ja nyt kuitenkin kuuluu sosiaali ja terveysministeriöstä että siellä valmistellaan lakiesitystä jolla valtio irtisanoutuisi tästä sopimuksesta ja ja haluankin ministeriltä nyt kysyä voitteko vahvistaa näille poliiseille pelastusalalla toimiville hoitajille opettajille jotka ovat aikoinaan tehneet sen sopimuksen ja oman osuutensa täyttäneet että valtio pitää kiinni tästä ammatillisen eläkeiän sopimuksesta ja tästä valinnasta

on hyvä että tämä eläkepaketti on nyt tässä me kaikki tiedämme miten hankalaa isoista asioista sopiminen oli viime eduskuntakaudella keskustelu kolmikannan tulevaisuudesta on kyllä hyvin aiheellinen tästäkin näkökulmasta sipilän hallitusohjelmaa on kritisoitu siitä että siitä puuttuu monia sellaisia tasa arvotavoitteita joita perinteisesti on edistetty tämmöisissä kolmikantaisissa pöydissä esimerkiksi samapalkkaisuustavoite tasa arvosuunnitelma ja niin edelleen edustaja sarkomaa toi esille sen tosiasian että että eläkkeellä olevien naisten köyhyys on yleisempää kuin eläkkeellä olevien miesten köyhyys taustalla on nimenomaan työelämän epätasa arvo ja vanhempainvapaiden

todellakin tässä on nyt yhdessä sopimalla päästy eteenpäin vaikeassa asiassa ja ja pidän erittäin tärkeänä että yhdessä sovimme myös jatkossa kolmikannassa näistä asioista tätä eläkeuudistusta on syytä arvioida isona kokonaisuutena

itse asiassa viime vuonna keskimääräinen eläköitymisikä oli kuusikymmentäyksi pilkku kaksi vuotta suuri ongelma onkin se että fyysisesti raskaissa ammateissa työskentelevät eivät saavuta koskaan eläkeikää kuten edustaja kontula totesi vanhuuseläkeikärajoja nostettaessa onkin välttämätöntä huolehtia työntekijöiden työkyvystä entistä paremmin

puhemies tämä uudistus on yksi niitä tärkeimpiä uudistuksia mitä nyt tehdään työurien työurien pidentämisen kannalta ja siten myös kestävyysvajeen umpeen kuromisessa on sinänsä hyvä että saatiin tulos aikaan mutta näen kuitenkin ongelmallisena sen että akava joka edustaa korkeakoulutettua henkilöä ei voinut asettua tämän eläkesopimuksen taakse varsinkin uudistuksen suurimpia häviäjiä ovat hyvin koulutetut naiset esitetyssä mallissa naiset eivät uran loppupäässä voi nykymallin tavoin nostaa eläkettään ja siten kompensoida vuosia työelämän ulkopuolella jotka usein syntyvät äitiyslomien ja vanhempainvapaiden myötä ja uskaltaisin melkein sanoa että tässä on nyt kyse tietystä tulonsiirrosta myös jossa maksajina ovat erityisesti nuoret koulutetut naiset ja saajapuolella ovat sitten miehet juuri sen takia kun me tiedämme että meillä on tietty epätasa arvo edelleen meidän työelämässä haluaisin myös peräänkuuluttaa miten asiasta vastaava ministeri näkee tilanteen perhevapaitten osalta onko hallitus nyt tekemässä sille asialle jotain niin että perhevapaat uudistettaisiin tasa arvoisempaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies tämä nyt saavutettu asia on tietysti kompromissitulos on harmittavaa vain että sinne jäi joitakin joitakin kauneusvirheitä esimerkiksi se että työuraeläkkeen myöntämisen edellytyksenä on kolmekymmentäkahdeksan vuotta työtä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tämä on liian pitkä aika silloin jos työ on sellaista mistä tulevat kulumat ja rasitukset ne tulevat kyllä näkyviin aikaisemmin esimerkiksi savusukeltajat sukeltajat hoitajat etenkin vanhustyössä ovat niitä joilla näitä kulumia tulee koska he joutuvat nostelemaan ihmisiä eivät vain päivittäin ihan tunneittain kun ovat työelämässä heidän kohdallaan vaade kolmestakymmenestäkahdeksasta vuodesta raskaassa ja kuluttavassa työssä on liikaa toinen mikä tähän jäi on se että tällä pakkonostetaan työuria kun pitäisi ennemminkin kannustaa ihmisiä tekemään työtä onneksi tässä on se että jos itse vapaaehtoisesti tekee lisäkuukausia niin silloin se kompensoidaan siinä tulevassa

arvoisa puhemies työeläkejärjestelmän kestävyys ja toisaalta maksukorotuspaineen hillitseminen ovat tämän työeläkejärjestelmän uudistuksen keskeiset tavoitteet ja sinällään tämä on rakenneuudistuksena tarpeellinen kuitenkin niin kuin täällä puheenvuoroissa on tullut ilmi tämänkin rakenneuudistuksen onnistuminen riippuu siitä miten työkykyyn ja työssäjaksamiseen pystytään panostamaan ja toisaalta onko kaikilla mahdollisuus osallistua työelämään osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen on keskeinen keino pidentää työuria ja porras työelämään on edelleenkin aivan liian korkea heidän kohdallaan lisäksi joka arkipäivä keskimäärin kymmenen alle kolmekymmentä vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle kolme neljäsosaa heistä mielenterveysongelmien takia verotulojen menetyksenä tämä tarkoittaa noin yksi pilkku kaksi miljardia euroa vuodessa mitä hallitus aikoo tehdä nuorten ikäluokkien työkyvyn lisäämiseksi

herra puhemies työurien pidentäminen on varmasti kaikkien meidän yhteinen tavoite se ei kuitenkaan onnistu mekaanisella eläkeiän nostamisella eikä pakottamisella tavoitteena on oltava koko elämän uraan liittyvä parannus ja siltä osin tilanne näyttää huolestuttavalta koska työttömyys ja varsinkin nuorten ja ikääntyneiden sekä pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa eikä hallitus ole puuttunut tähän työura ei pitene vaan päinvastoin on myös ehdottoman tärkeää että varmistamme että ihmisillä on todellinen mahdollisuus saada omaan hyvinvointiinsa ja terveytensä parantamiseen sekä osaamiseen riittävät palvelut tällä hetkellä työttömille tämä tilanne on vaikea hallituksen toimet ovat siltä osin hyvin ristiriitaisia kysyisinkin ministeri mäntylältä miten hallitus aikoo todellisuudessa nostaa eläkeikää ja parantaa työuraa koska samalla te leikkaatte koulutus ja työllisyysmäärärahoja nostatte terveyspalveluiden asiakasmaksuja sekä lääkkeiden omavastuuta ja kuntoutuksenkin tulevaisuus näyttää olevan vielä hyvin epäselvä arvoisa ministeri miten parannatte ihmisten työuraa jotta heidän eläketasonsa olisi nykyistä parempi

puhemies on helppo ymmärtää että kun elämään tulee lisää vuosia siihen tulee tulla lisää myöskin työtä yhtä helppo on ymmärtää että todellista eläköitymisikää ei

alarajan nostolla saada nostettua kolmivuorotyötä tekevän sairaanhoitajan tai tai raskaita savusukelluksia tekevän palomiehen työ ura ei pitene siitä mikä on se toivelukema millä hän eläkkeelle pääsee jos työ on vain liian raskasta toivoisin että ministeriössä mietittäisiin nyt aktiivisesti miten työuria voitaisiin pidentää muulla tavalla tästä muutamia faktoja sosiaali ja ja terveysministeriön mukaan työura pitenisi kuudella kuukaudella jos mielenterveydestä aiheutuvat työkyvyttömyyseläkkeet puolittuisivat nykyisestä työura pitenisi peräti kahdella kolmella vuodella jos sairauspoissaolot vähenisivät yhdestätoista neljään päivään ja ihan pienistä summista ei ole puhe kun mietitään kustannusvaikutuksia sillä esimerkiksi sairauspoissaoloista aiheutuu vuosittain

todellakin työeläkeuudistus on vain yksi osa siinä työssä mitä teemme työurien pidentämisessä työtä on jatkettava hallituksen työmarkkinajärjestöjen yritysten ja julkisen sektorin ja mielestäni on erinomaista että hallituksen kärkihankkeissa on aivan keskeisiä toimia on osatyökykyisten

on tietysti vähän ristiriitaista kun täällä kovasti kehutaan kolmikantaista kolmikantaista valmistelua siinä vaiheessa kun hallituspuolueiden taholta pikkasen mediankin luodaan sellaista kuvaa että työmarkkinaosapuolet liikaa sotkeutuvat politiikan tekoon ja pitäisi olla puhtaampaa parlamentarismia mutta silti kannatan kovasti tätä kolmikantaista valmistelua

tai välittömästi eläkkeelle siirtymisen jälkeen voin sanoa että jos olisin jatkanut runkolevyseppänä telakalla nämä vuosikymmenet enkä olisi päässyt tänne herrojen hommiin niin en ainakaan tässä kunnossa olisi tässä puhumassa elikkä kyllä esimerkiksi tämä työuraeläke ja sen problematiikka on on haastava ja sitä pitää valiokunnassa tarkoin pohdiskella että oikeudenmukaisuus eläkkeelle pääsyssä ja eläkkeen maksamisessa toteutuisi paremmin

arvoisa puhemies minusta on hyvä että täällä on yli puoluerajojen koettu ja käsitelty huolta niistä ihmisistä joiden työura on fyysisesti raskaampaa kuitenkin tätä järjestelmää on pohdittu monin tavoin ja päädytty tällaiseen yhteisymmärryksessä toteutettuun kokonaisuudistukseen se tarkoittaa että paljon vastuuta jää nyt myös työpaikoille parempaan johtamiseen töiden uudelleenorganisointiin siinä vaiheessa kun työura häämöttää loppusuoralla on myös hyvä huomioida että tässä yt neuvottelujen suomessa yli viisikymmentäviisi vuotiaiden työmarkkina asema erityisesti naisten on varsin kehno ja tässä kaivattaisiin isoa asennemuutosta ei tee heikkoakaan sanoa kiitokset viime kauden hallitukselle että tämä esitys on nyt eduskunnassa käsittelyssä se on sisältänyt hyvää valmistelua sen sijaan en aivan ymmärrä sitä että sosialidemokraatit täällä maalailevat jo harmeja seinille tänään esiteltävästä työelämäkokonaisuudesta maltetaan nyt odottaa sen sisältö kuitenkin ensin
mäntylä kolme minuuttia sieltä paikalta
arvoisa puhemies on oikeastaan ollut ihan ilahduttavaa tätä keskustelua tässä kuunnella ja sitä miten miten tässä tuodaan esiin niitä epäkohtia joita meillä on edelleenkin paljon paljon ratkaistavana ja tosiaan tästä täytyy antaa itsekin kiitosta totta kai edelliselle hallitukselle ja ja kaikille osapuolille jotka ovat tätä tätä olleet edistämässä viime kaudella siitä että tämä esitys nyt täällä eduskunnassa on käsiteltävänä tämä on yksi iso osa isoa kokonaisuutta mutta se on aivan totta mitä tässä on tuotu nyt esiin että meillä työmarkkinat ovat isossa murroksessa ja meillä on monenlaisia haasteita siellä ratkaistavana ja tässä nyt useammassakin puheenvuorossa tuli esiin se yhteinen huoli työssäjaksamisesta ja työn hyvinvoinnista miten me voimme sitä edistää se on meidän kaikkien yhteinen asia se ei ole tämmöinen hallitus oppositio asia vaan se on meidän kaikkien se vaatii laajaa yhteiskunnallista keskustelua eri toimijoiden välillä ja kanssa ja kyllä on juuri näin että vaikka meillä on nyt tässä hyvä esitys jota tietysti on ilo viedä eteenpäin ja toivon totta kai että siihen eduskunnan tuki tulee

meillä on paljon tilanteita joissa ihmiset eivät yksinkertaisesti työelämässä jaksa he eivät siellä jaksa ja silloin se eläkeikä vaikka me sitä nyt tässä nostamme on mekaaninen luku silloin jos ihmiset eivät siihen saakka kykene työssä olemaan

työtä ja perhe elämää voidaan paremmin yhteensovittaa kyllä meillä on siinäkin vielä paljon tekemistä ja varmasti kaikki tiedämme että eivät ne ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja vaan myöskin niitä keskusteluja ja sitä että niihin voimme sitten yhteisesti kaikki osapuolet sitoutua tuli tuli erään edustajan puheenvuorossa ja menen vielä esimerkiksi näihin sairauspoissaoloihin ja siihen minkälainen lasku sieltä sieltä yhteiskunnalle tulee jos me lähdemme pohtimaan aidosti niitä syitä mitkä johtavat siihen että ihmiset eivät työelämässä jaksa ja mikä aiheuttaa esimerkiksi sitä että yhä useampi siirtyy mielenterveyssyistä sairauslomalle ja sieltä

niin ne ovat asioita me voimme tehdä paljonkin parannuksia ja vielä oikeastaan pikaisesti jos puhemies sallii tähän kun edustaja essayah nosti tämän nuorten ikäluokan aseman tässä työelämässä se on erittäin tärkeää koska meillä on tällä hetkellä käsissämme kasvava kasvava ongelma ja suorastaan todella iso aikapommi kytemässä siinä että meillä on nuorisotyöttömyys kasvanut aivan käsittämättömiin lukemiin meillä on paljon halukkaita nuoria jotka haluaisivat työelämään he eivät koskaan sinne pääse ja mitä pidempään he joutuvat olemaan työelämän ulkopuolella sitä suuremmaksi ne kaikki ongelmat kasvavat ja

puhemies kysymyksessä on todella mittava huomenlahja jonka nykyinen hallitus peri edelliseltä vaalikaudelta tämä eläkepaketti on aivan omassa mittaluokassaan niitten ratkaisujen joukossa joilla me pyrimme tulevaa kestävyysvajetta umpeen kuromaan oleellista on myös se prosessi mihin täällä on jo viitattu miten tämä syntyi tämä syntyi yhdessä sopien ei kenenkään tahon ulkopuolelta ylhäältäpäin määräten vaan työmarkkinajärjestöjen hyvässä yhteistyössä jota hallitus itse omalla aktiivisella toiminnallaan edesauttoi minä haluan uskoa tähän sopimusyhteiskuntaan ja haluan uskoa kolmikantaiseen kykyyn tehdä ne isot mittavat ratkaisut joilla hyvinvointiyhteiskunnan turvaamista tulevillekin sukupolville ylläpidetään hallituksella on tässä nyt iso mittava vastuu harteillaan miten te vaalitte tätä yhteistyötä

puhemies uudistuksella halutaan turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus tämä on tärkeätä mutta oleellista on ennen muuta pienentää työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrää toivon että ministeri ja hallitus ovat tässä määrätietoisia nimenomaan työssäjaksamisessa ja siinä että aidosti pystytään olemaan töissä entistä pidempään mikä kauneusvirhe tähän sitten sisältyy ehkä se on se että tämä ei välttämättä kannusta opiskelemaan jatkamaan kouluttautumista tämä on on ehkä se kauneusvirhe mikä tässä on toinen josta mielelläni ministeriltä kuulisin on sotilaiden eläkeiän korottaminen se on ongelmainen ei välttämättä työn raskauden näkökulmasta vaan ennen muuta järjestelmän näkökulmasta kuulisin mielelläni ministeri mäntylältä onko nämä vaikutukset arvioitu tätä uudistusta nyt eteenpäin vietäessä

arvoisa rouva puhemies edustajat heinonen ja heinäluoma kiinnittivät huomiota tärkeään asiaan eli sotilaseläkejärjestelmän erityispiirteisiin tuntuu ettei lainvalmistelussa ole huomioitu sotilaseläkejärjestelmän puolustuspoliittisia perusteita lainkaan

arvoisa puhemies täällä virisi minusta hyvä keskustelu siitä mikä eläkejärjestelmän tarkoitus on minä näen että yksi keskeinen osa että tämä saatiin nyt valmiiksi on myös iso luottamuskysymys että tulevilla sukupolvilla niillä jotka ovat astumassa tai juuri astuneet työelämään on mahdollisuus tehdä työtä sillä samalla olettamalla ja luottamuksella millä edeltävillä sukupolvilla on ollut mahdollista tehdä siis sillä ajatuksella että kun teen työni ja jaksan työssä eläkeikä minua odottaa tämän järjestelmän kestävyys tulevien sukupolvien oikeudenmukaisuuden nimissä niin kuin ministeri mäntyläkin esittelypuheenvuorossaan totesi on tosi arvokas asia siksi haluan todeta että kun täällä on kiitelty tätä prosessia ja ilomielin niihin kiitoksiin yhdyn niin totean että kuitenkin se hetki jolloin tämä saatiin eduskuntaan alkaa olla viimeisiä hetkiä jolloin tämän uudistuksen piti tulla kun on sellainen onnellinen asia käsissämme että eliniänodote suomessa onneksi pitenee jatkuvasti mikä on edellisten sukupolvien hyvän yhteiskuntapolitiikan ansiota

ministeri puheenvuorossaan jakoi hyvin laajasti tämän huolen mitä esitettiin täällä siitä että että työssäjaksaminen on aivan keskeistä ja olennaista ja työn tekeminen samoin jaoitte tämän huolen jota nostimme esiin työn ja perheen yhteensovittamisen merkityksestä ja muusta mutta en kuullut mitään konkreettista esitystä siitä mitä hallitus aikoo näille tehdä tämä esitys on on ollut valmis jo edellisen hallituksen aikana ja on ollut tiedossa hallitusohjelmaneuvotteluissa että tämä on tulossa jos työeläkeikää nostetaan ja tavoitteena on työurien pidentäminen niin olisin kaivannut siinä hallitusohjelmassa konkreettisia askelmerkkejä siitä miten oikein aidosti työuria pidennetään siten että myös se tosiasiallinen eläkkeellesiirtymisikä nousee siitä syystä minusta on viimeiset hetket että hallitus tekee nämä linjaukset vielä budjettiriihi on huomenna alkamassa ja toivoisin että tähän kylkeen rakennettaisiin nyt sellainen paketti että se todella tukee sitä että tämä eläkeuudistus

edustaja haataisen kysymys oli hyvin hyvin aiheellinen on on arvioitu että itse asiassa tämän työeläkejärjestelmän jota tämä lakiesitys koskee rahoitus ei ole pitkällä tähtäimellä kovin kestävällä pohjalla vaan edellyttää esimerkiksi työllisyysasteen

että suomen kansalaisten luottamus eläketurvaan on viime vuosina romahtanut ja vain kaksikymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista kokee että järjestelmä on oikeudenmukainen esimerkiksi itsensätyöllistäjät mik royrittäjät nuoret sukupolvet jotka tekevät yhä enemmän silpputöitä ovat esimerkkejä semmoisista ryhmistä jotka kyllä maksavat näitä työeläkemaksuja erilaisissa työn pätkissä ja ja työllistäessään itsensä yrittäjän kaltaisesti mutta heidän eläkkeensä ei kerry sillä tavalla että he pääsisivät useinkaan edes takuueläkkeen tasolle kuitenkin he osallistuvat eläkkeenmaksuun toinen ongelma on se että työkyvyttömyyseläkkeet jäävät nyt alle eun määrittelemän köyhyysrajan mitä mieltä ministeri on siitä että miten näihin epäkohtiin voitaisiin puuttua

arvoisa puhemies usein puhutaan eläkkeestä myöhennettynä palkkana mutta niin kuin tässä on jo eräissä puheenvuoroissa tullut ilmi niin meillä on yhä kasvava joukko erilaisia ihmisryhmiä joille sitä myöhennettyä palkkaa ei yksinkertaisesti kerry on periytyvää työttömyyttä on juuri pakkoyrittäjiä erilaisissa vapaissa ammateissa työskenteleviä ihmisiä ja niin edelleen joilla yksinkertaisesti ei kerry sellaista summaa tämä pitkittyessään johtaa siihen että tästä tulee tikittävä aikapommi meillä kasvaa joukko joka on entistä riippuvaisempi sosiaalihuollon toimeentulotuen palveluksista yhtä lailla puhutaan aivan oikein että työhyvinvointiin pitää panostaa lisää mutta yhtä lailla on luotava mekanismeja jotta työkyvyttömyyseläkkeeltä voitaisiin edes osa aikaisesti palata työelämään

kansantalouden kannaltahan merkitystä on eläköitymisiällä ei virallisella eläkeiällä jos me katsomme todellista eläköitymisikää vuodesta yhdeksänkymmentäkuusi vuoteen neljätoista me olemme nousseet viidestäkymmenestäseitsemästä pilkku kahdesta kuuteenkymmeneenyhteen pilkku kahteen samassa ajassa keskimääräinen elinajanodote on noussut seitsemästäkymmenestäkuudesta pilkku kahdeksastakymmenestäviidestä kahdeksaankymmeneen pilkku kahdeksaankymmeneenkuuteen eli keskimääräinen elinajanodote on noussut vain nolla pilkku kaksi vuotta enemmän kuin tosiasiallinen meillä on aika paljon olemassa tutkimuksellista näyttöä siitä että niin sanotuilla pehmeillä keinoilla meillä olisi vähintään yhtä hyvät ellei paremmatkin mahdollisuudet kuin virallista eläkeikää korottamalla nostaa tätä eläköitymisikää meillä ei myöskään näiden tietojen valossa ole

osoitus siitä että sipilän hallitus tuo ripeästi esityksiä eduskuntaan se prosessi millä tämä lakiesitys saatiin saatiin aikaiseksi oli erinomainen mutta erinomaista on myöskin että tämä lakiesitys tuli nyt eduskuntaan ja toivon että sama ripeä tahti jatkuu toivon että koko eduskunta antaa tälle lakiesitykselle tukensa ja kysynkin onko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tämän lakiesityksen takana vai vai onko niin että

tässä nyt vain omasta puolestani näissä puheenvuoroissa joita olen tässä käyttänyt ryhmä ei ole tehnyt päätöstä siitä mitä mieltä he tästä eläkeuudistuksesta

puhemies voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä siitä että työelämässä jaksaminen on avainasemassa kun puhutaan työurien pidentämisestä minäkin yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa peräänkuulutetaan nyt sitä konkretiaa hallitukselta millä konkreettisilla toimenpiteillä pystytään parantamaan sitä jaksamista työelämässä minun ja ruotsalaisen eduskuntaryhmän tähän valikoimaan ei mahdu se että lakkautetaan kuntoutusjärjestelmä joka on toiminut hyvin tyk ja aslak kuntoutus oli tarkoitus tarkoitus vaihtaa ja muuttaa aslak kuntoutukseen ja se mitä hallitus nyt tekee on että hallitus vetää kaikki nämä määrärahat aslak kuntoutuksesta pois ainakaan sillä toimenpiteellä ei edistetä sitä työssäjaksamista vai ajatteleeko tässä hallitus toisella tavalla haluaisin kuulla mitä kuntoutusjärjestelmään nyt kuuluu ja minkälaisia ajatuksia ylipäänsä hallituksella on kun on kyse

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen tärkeää että suomalaiset voivat luottaa valtiovaltaan luottamuksen ylläpito vaatii muun muassa sitä että pidetyistä sopimuksista pidetään kiinni tässä hallituksen esityksessä nyt työeläkejärjestelmää muutetaan siten että ammatillista eläkeikää nostetaan asteittain se on ongelmallista nimenomaan sen vuoksi että nämä ihmiset ovat tehneet erityisen yksilöllisen ja sitovan sopimuksen eläkeiästään näistä sopimuksista nyt ollaan kuitenkin sanoutumassa irti ammatillisen eläkeiän nosto koskisi sellaisia ammatteja ja aloja joilla työssäjaksaminen työuran loppuun asti on jo nyt vaikeaa palomiehet poliisit opettajat kaikki nämä yhdessä muodostavat ryhmän joka on meille kaikille tärkeä käytännössä tämä johtaa siihen että

raskastyöammatteihin ei hakeuduta enää riittävällä tavalla ja tämä on huonoa kehitystä kristillisdemokraatit toivovat että valiokunnassa tähän asiaan kiinnitetään erityistä

puhemies kuten täällä on monta kertaa todettu todellinen eläköitymisikä on paljon tärkeämpi asia kaiken kaikkiaan meidän valtiontaloudenkin kannalta kuin tämä työeläkeuudistus sinänsä täällä on puhuttu myös työelämän hyvinvoinnista johtamisen taidoista ja olen samaa mieltä lähiesimiestaidoilla on ratkaiseva merkitys isolle joukolle meidän työelämässä olevia mutta haluaisin korostaa myös kaiken kaikkiaan työelämätaitoja työelämässä ja ja työpaikoilla viihtyminen on kaikkien asia myös työntekijöiden kaiken kaikkiaan suomalaisten eliniänodotteen nousu on tiedetty jo vuosikymmeniä kuitenkin me pystymme tähän työeläkeuudistukseen vasta nyt me olisimme voineet tehdä tämän uudistuksen viisitoista vuotta sitten paljon paremmin ja paljon vähemmällä kivulla ja sama tilanne taitaa olla tuon sote uudistuksen kanssa olisiko tässä meillä jotakin opittavaa ja voisimmeko miettiä mikä tässä meillä yhteiskunnassa jarruttaa oikea aikaista päätöksentekoa näin isoissa ja tärkeissä asioissa

puhemies tämä on hyvä esitys ja siitä kiitos työmarkkinajärjestöille jotka valmistelivat tämän ja voittajanahan tässä on suomalainen työ tämä osaltaan pienentää sitä

maksujen korotusta ja sen tuloksena yritykset uskovat paremmin tulevaisuuteen

varsinkin tarvitsee kaikkia prosentteja mitkä vähentävät kustannuksia

arvoisa rouva puhemies sosialidemokraateille ja erityisesti edustaja heinäluomalle tämmöisenä tiedotusluontoisena asiana että vasemmistoliitto ei todellakaan ole tehnyt ennakolta mitään päätöstä koska tämä on aivan itsestäänselvää että olemme tässä takana näin ihan markkinamielessä täytyy jos eduskuntaryhmäni tekee jonkunlaisen toisenmoisen päätöksen niin voisiko sanoa että laitan sitten erokirjeen heilille edustaja haatainen toi erittäin hyvin esille sen että ministeri omassa puheenvuorossaan loi laveasti odotuksia siitä että meillä yhteiskunta tavallaan edesauttaa tämän eläköitymis iän osalta omilla toimillaan mutta olisinkin perännyt mitä itse asiassa hallitus nyt haluaa tehdä kun se pidentää työuria ja sitä kautta tuo erilaisia elementtejä niin että eläkeikään pääseminen rapautuu ja tulee vähemmän mahdolliseksi

puhemies tänään tässä keskustelussa on aivan oikein kiinnitetty huomiota työuraeläkkeeseen kysynkin asian omaiselta ministeriltä oletteko te tähän uuteen työnsankarieläkkeeseen niin sanottuun stahanov eläkkeeseen liittyvää juridista soppaa pohtineet ministeriössä sitä vaihetta kun tähän työuraeläkkeeseen harvat ja valikoidut ihmiset pääsevät kun yksi sen saa tapahtuu ennakkotapaus ja sen jälkeen mietitään saako joku toinen ihminen tämän vastaavan eläkkeen tähän liittyvät juridiset riidat ovat varmasti tuleva iso ongelma miten te olette tästä asiasta keskustelleet ministeriössä miten olette siihen valmistautuneet

kokonaisuudessansa hyvä paketti ja kannustaa ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään ja se kertoo suomalaisen sopimisen mallista varsinkin tuo pitkän työuran paketti viittaisin myös niihin käytännön ongelmiin joita siitä varmasti seuraa eli sen toimeenpanon kanssa pitää olla tarkkana

miten käytännössä esimerkiksi viime kaudella ikääntyneiden ihmisten pysyvän työllistämistuen käy tässä tilanteessa kun työllistämisrahat vähenevät siitä tulee herkästi kuollut kirjain ja kuitenkin se on monelle ikääntyneelle se ainoa keino jolla pääsee mukaan työelämään eikö nyt olisi aika miettiä myös niin sanottua taipaleen mallia joka kertaluonteisesti päästäisi päästäisi eläkkeelle hyvin pitkään työttömänä olleet ikääntyneet ihmiset koska näillä resursseilla joita työhallinnossa on he eivät saa palvelua eivätkä tukea

kyllähän tässä on kysymys nimenomaan sopimusyhteiskunnan voimasta sen yhteiskunnan voimasta jonka edellinen porvarihallitus heitti romukoppaan onneksi viime kaudella saatiin pohjaa tälle sopimukselle tietenkin täytyy sanoa että aika hämmentävää on se että nyt tämä tämänhetkinen porvarihallitus näyttää jälleen kerran unohtaneen sopimusyhteiskunnan jalot periaatteet kun samaan aikaan

viisikymmentä viiva kaksisataa euroa kuukaudessa aivan kestämätön tilanne ja kyllä minä tiedän monia tämän adressin allekirjoittajia jotka ovat kertoneet äänestäneensä perussuomalaisia haluaisin nyt perussuomalaiselta ministeriltä ihan todella käsi sydämellä kysyä eikö ole aika nyt tämä perua tämä ei vastaa niitä lupauksia joita te annoitte ennen vaaleja kansalaisille jotka ovat huolissaan toimeentulostaan

työelämän laatu ja työssäjaksaminen ja hyvä johtaminen vaikuttavat työurien pituuteen ja niihin on syytä kiinnittää huomiota nyt kun työeläkeikää nostetaan aiemmin aiemmin kysyin ministeriltä liittyen näihin vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän tehtyihin valintoihin ammatillisesta eläkeiästä ja ja sehän koskee muutamia tuhansia turvallisuus pelastus hoito ja opetusalalla olevia ihmisiä edelleen se ei ole valtiolle niinkään fiskaalinen vaan tämmöinen periaatteellinen sopimuskysymys ja voitteko nyt vastata tähän kysymykseen aikooko valtio pitää kiinni tästä sopimuksesta jonka vuonna kahdeksankymmentäyhdeksän nämä ihmiset ovat valtion kanssa tehneet

arvoisa rouva puhemies olisin uudistanut edellisen kysymyksen koska ei ole vastausta tullut mutta kysyn toisen kysymyksen joka liittyy nimenomaan tähän työuraeläkkeeseen uudessa esityksessä on haluttu huomioida ihmisiä jotka ovat tehneet pitkän työuran vähintään kolmekymmentäkahdeksan vuotta ja lisäksi heidän osaltaan todetaan että työ on ollut hyvin rasittavaa ja kuluttavaa he voivat jäädä eläkkeelle kuusikymmentäkolme vuotiaana nyt arvoisa ministeri miten te erotatte tämän työkyvyttömyyseläkkeestä joka jää edelleen voimaan koska nämä perustelut voivat olla hyvin samantyyppisiä tullaanko tähän tuomaan tarkat selkeät kriteerit missä tilanteessa niin sanotusti

haluan lämpimästi kannattaa edustaja filatovin täällä esille nostamaa niin sanottua taipale mallia se olisi reilu teko päästää ne tosiasiallisesti työkykynsä menettäneet henkilöt eläkkeelle työttömyysturvan varassa roikkumisen sijaan tämä toimi pitäisi nyt määräaikaisesti suorittaa ja ja päästää ne ihmiset kunniallisesti eläkkeelle haluan kiinnittää puhemies huomiota vielä tähän sukupuolten tasa arvoon naisten ja miesten eläketulo on erilainen naisten eläke jää huomattavasti miesten eläkettä pienemmäksi mikä johtuu tietysti työmarkkinoilla edelleen olevasta palkkaerosta ja naisten pienemmistä työurista te ministeri mäntylä sanoitte tuossa äsken sinänsä rohkaisevasti että meillä on tekemistä työmarkkinoitten tasa arvossa mutta mitä te aiotte tehdä me tiedämme että katse pitäisi kohdistaa naisten työuriin naisten työllisyysasteeseen ja avainasia tässä on perhevapaitten uudistaminen hoivavastuun jakaminen tasaisemmin sukupuolten kesken mitä te aiotte tehdä mihin te viittaatte kun te sanotte että meillä on paljon tekemistä

puhemies todellakin työelämän kehittäminen on tärkeää joka naisen joka miehen oikeus ja kaikenikäisten oikeus ja ja erityisen tärkeää tässä on vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää me tiedämme että päivittäin noin seitsemän viiva kahdeksan nuorta aikuista jää työkyvyttömyyseläkkeelle tähän on pureuduttava aivan erityisesti on todella tärkeää että on sopimusyhteiskunta ja sitä on modernisoitava mutta viime kädessä parlamentarismissa aina hallitus kantaa päävastuun hivenen kummallista on se että kun nyt työmarkkinajärjestöt ovat saaneet sovun ja ja eläkeuudistus on täällä hallituksen esityksenä niin on epäselvää sitten että onko vasemmisto tämän takana vai ei samaan aikaan te sitten

arvoisa rouva puhemies täytyy nyt sitten selkeyttää että kyllä me täällä vasemmistossa erityisesti kannatamme kolmikantayhteistyötä ja siihen perustuvaa sopimista täytyy sanoa että tässä hetkessä jos nyt itseäni vähättelemättä olenhan kansanedustaja täällä lainsäädäntöä tekemässä nyt on kuitenkin semmoinen tilanne että hallituksen on nyt tehtävä nämä päätökset ja eduskunnan tämä laki siunattava koska maksajat päättävät tässä on kaksi osapuolta jotka kantavat vastuun tästä eläkejärjestelmästä juuri työeläkkeitten puolella yksityisellä puolella ja on aivan luonnollista että me täällä vasemmistossa ja vasemmistoliitossa kannatamme tätä sopimusjärjestelmää jossa työmarkkinaosapuolet sopivat ja me tuemme

rouva puhemies täällä on useassa puheenvuorossa yli puoluerajojen nostettu esiin tämä sotilaiden eläkkeelle jääminen ja siihen liittyviin muutoksiin liittyvä huoli ja osaltani yhdyn tähän huoleen eläkkeelle jäävät sotilaat muodostavat sodanajan johtamisjärjestelmän rungon ja toimivat johtamisreservinä sodanajan joukoille ja ovat näin ollen elintärkeä osa maamme puolustusta näin ollen lainsäätäjän on mielestäni syytä tiedostaa että sen säätäessä tältä osin tätä uudistusta ei kyse ole pelkästään sosiaalipolitiikasta vaan myös puolustuspoliittisesta linjauksesta ja toivonkin että eduskuntakäsittelyssä sotilaiden

liittyvä huoli huomioitaisiin ja pohdittaisiin miten se tehtäisiin puolustuskykymme uskottavuutta vaarantamatta

arvoisa puhemies täällä on ollut hyviä puheenvuoroja työuran jatkamisesta ja muusta haluaisin tuoda muutaman seikan esille täällä on ehkä aika vähän puhuttu työllisyydestä ja ymmärrän että hallitus onkin tällä hetkellä panostamassa siihen erityisesti koska pitää olla työpaikka josta jäädä eläkkeelle että se työssäjaksaminen ei ole se ainoa mutta kuitenkin erittäin tärkeä asia olisin muutamia kommentteja kysymyksiäkin onko hallitus kiinnittämässä huomiota esimerkiksi siihen että tosiaan pääsee eläkkeelle sitten kun haluaa nythän eläkelaitokset ja vakuutusoikeus hyvin pitkälle yhden lääkärin lausunnon periaatteella tekevät näitä ratkaisuja tapaamatta henkilöä tämä on on ollut hyvinkin pitkään erilaisissa sosiaalisissa medioissa keskustelussa ja tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota ettei se ole sitten ikuisuustaistelu

eläkettä minä en omastani huolehdi mutta vastaavassa iässä olevien naisten nuorten osalta toteaisin vielä nyt koulutukseen pitäisi saada enemmän työssäoppimista jotta me saamme tekijöitä sinne työpaikoille koska työssäoppimista on ainakin olen kuullut liian vähän monilla käsityöaloilla esimerkiksi metallialalla tullaan koulusta eikä osata tehdä konkreettisesti sitä työtä ja siten ei työllistytä

arvoisa puhemies hyvät edustajat

työurien pidentäminen edistää työllisyyttä ja talouden työtuloja tavoitteenammehan on pyrkiä julkisen talouden kestävyysvajeen poistamiseen ja tämä on yksi tapa ja keino vaikuttaa siihen näen siis hallituksen esityksen nykytilanteeseen vastaavana nämä aikamme tosiasiat eliniän piteneminen ja raskas huoltosuhde ovat faktoja joihin on vain pakko reagoida hallituksen esitys ottaa huomioon työn laatua josta jo ministeri mäntyläkin puhui esityksessä sanotaan raskasta työtä tehneille eläkemuotona olisi jossa tarjotaan mahdollisuus raskasta työtä tehneille ja yrittäjille siirtyä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää tietyin edellytyksin poliisina olen huolissani kollegoideni kyvystä ja jaksamisesta pitempään eläkeikään kuten tuossa jo kollegani edustaja jokinen kysyi ministeriltä ja kun kollegani edustaja kulmala jo valmistautuu puheenvuoroonsa ja viittaa myös monien kollegoidemme vuonna valtion kanssa tekemään sopimukseen haluan myös kysyä ministeri mäntylältä pitääkö tämä sopimus edelleen paikkansa

muutoin annan tukeni tälle lakiesitykselle aihehan on äärimmäisen tärkeä ja ja ajankohtainen olen tätä aihetta sivuaineena opiskellut tuolla helsingin yliopistossa professori antti kariston johdolla vanhenemisen tutkimusta lukiessani kiitos

arvoisa puhemies on tänään kuultu varsin hyviä puheenvuoroja ja haluan vielä lisätä omani erityisesti poliisien ja sotilaiden eläkeikäuudistukseen josta on jo tänään keskusteltu vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän eläkeuudistus tehtiin muun muassa valtiolla tällöin työntekijällä esimerkiksi poliisilla oli valintaoikeus mikäli hän oli tiettynä päivänä eli ensimmäinen seitsemättä jatkuvassa palvelussuhteessa ja työskenteli ammatissa jolle oli määrätty alempi eläkeikä samalla hänelle säädettiin siirtymäaika jonka kuluessa ammatilliseen eläkeikään oikeutetun työntekijän tuli tehdä valinta ammatillisen eläkeiän ja varhennettujen eläkejärjestelmien välillä tämän sopimuksen tekivät muun muassa hyvin monet poliisit minä mukaan lukien mielestäni tämä sopimus on minulla edelleen voimassa ja sillä on jopa perustuslaillinen suoja tämä

siten perustuslain vastainen valinnan tehneet työntekijät luottavat edelleen tämän sopimuksen pysyvyyteen ja näin tulee olla jatkossakin sopimusta ei saa rikkoa mikäli muutosta ollaan nyt tekemässä yksipuolisesti niin näen tärkeänä että lakimuutos lähetetään vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi esityksen mukaan myös sotilaseläkejärjestelmään kuuluvien henkilöiden vanhuuseläkeiät nousisivat samassa suhteessa kuin muillakin palkansaajilla pidän ratkaisua huonona suomen puolustuskyvylle sekä myös taloudelle nykyinen eroamisikäjärjestelmä on ja kustannustehokkain tapa ylläpitää uskottavaa puolustusjärjestelmää mikäli järjestelmää muutettaisiin olisi myös puolustusjärjestelmän perusteita tarkasteltava uudelleen nykymallissa sotilaan jäädessä eläkkeelle hänelle määrätään sijoituspaikka sodanajan operatiivisesta johtajistosta nämä tehtävät ovat sellaisia joita ei voi muulla tavoin hoitaa kuin ammattireservillä osaaminen näihin tehtäviin ei tule hetkessä vaan vuosien kokemuksella ja ammattisotilaiden korvaaminen olisi erittäin haastavaa mikäli eläkeikää nostetaan esityksen mukaisesti kahdella vuodella tulisi perustaa arvion mukaan noin kuusisataa uutta virkaa tästä tulisi lisäkustannuksia noin neljäkymmentä miljoonaa euroa ja tähän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa nykyaikana varsinkaan juuri nyt kun kaikesta pitäisi säästää esityksessä ei ole otettu riittävästi huomioon myöskään sitä työnantajien ja sotilasjärjestöjen esittämää näkökohtaa että esitetty eläkeiän nosto heikentää suomen puolustuskykyä pidän eläkeuudistusta näillä perusteilla myös sotilaiden osalta huonosti

arvoisa puhemies näin syysistuntokauden alussa haluan

ja eläkkeiden rahoitus täällä on hyvin jo pitkälti puhuttu tästä asiasta hallituksen esityksessä on tärkeimpänä työeläkejärjestelmää koskeva lakimuutos mutta tässä samassa lakipaketissa on kolmekymmentäseitsemän lakia ja osin niihin vain tehdään niin sanottuja teknisiä muutoksia

vain näin voidaan turvata tulevillekin polville riittävä ja oikeudenmukainen eläketaso on ymmärrettävää että eläkeiän nosto on kansalaisia kaikkein eniten huolestuttanut asia tässä esityksessä on joitakin tätä huolta helpottavia asioita kuten työuraeläke joka mahdollistaisi pitkän työuran rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tehneelle henkilölle eläkkeelle jäämisen ennen alinta vanhuuseläkeikää esityksessä ehdotetaan myös että osa aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä toivottavasti silloin kun ihminen todella ei enää jaksa tai terveys ei kestä hänen olisi nykyistä helpompi saada joko tätä osittaista eläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä paljon kuulee sitä että eläkeyhtiössä lääkäri toteaa ihmisen työkuntoiseksi vaikkei hän sitä olisikaan näin ei pitäisi olla yksi esitetty uudistus on eläkkeen karttumisen siirtymäaika jolloin korkeampi karttuma on ikään kuin kannustimena työuran pidentämiseksi on hyödyksi ihmiselle itselleen saada lisää terveitä työvuosia mutta yhteiskunnan tulee näin edellyttäessään kantaa vastuuta myös työkyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisestä työsuhteessa olevien lisäksi olisi tarpeen säätää myös yrittäjien työhyvinvoinnin mahdollisuuksista usein yksinyrittäjän ja maatalousyrittäjän jaksaminen on todella haasteellista arvoisa puhemies tässä esitetään myös työeläkelakien mukaista vakuuttamisvelvollisuuden alaikärajaa laskettavaksi työntekijöillä seitsemäntoista vuoden ikään on hyvä saada eläkettä karttumaan jo aiemmin ehkä se voisi karttua vieläkin aiemmin kesätöissä ja opiskelun ohessa työskennellessä varsinkin naisilla karttuminen voi katketa pitkiksikin ajoiksi kun aletaan suunnittelemaan perhettä kaikki lyhyemmätkin jaksot varhemmin ovat tarpeen on tärkeää että nuorilla on luottamus eläkejärjestelmään ja siihen että heidänkin tulevaisuudessaan eläkkeiden maksutaso on turvattu ja niin näitä viilaushommia varmaan tehdään sitten aikanaan valiokunnassa

ministeri mäntylä kolme minuuttia

pahoittelen jos tuli mielikuva että en en näihin debattikysymyksiin ole vastaamassa kyllä olen vastaamassa ja todella kuvittelin ja ajattelin että nämä kysyjät nyt sitten olisivat näitä puheenvuoroja jääneet kuuntelemaan mutta yritän tässä nyt niin moneen kysymykseen vastata kuin tässä lyhyessä ajassa ehdin tästä sotilaiden eläkeiästähän tässä tuli useampikin tosiaan on oikeus eläkkeeseen pääsääntöisesti viisikymmentäviisi vuotiaana ja koska koska tämä ikä on ollut huomattavasti alempi kuin yleinen eläkeikä niin nyt sitä on sitten tarkoitus nostaa samojen periaatteiden mukaisesti ihan kuten muidenkin eläkeikää ja siis enintään nyt kahdella vuodella tämä eläkeikä on nousemassa tosiaan tässä on se ajatus että sitä nostetaan samassa suhteessa kuin nyt sitten muutenkin tässä eläkeuudistuksessa sitten oli kysymys näistä vuonna kahdeksankymmentäyhdeksän tehdyistä päätöksistä tässä

hallituksen eläkeuudistusesityksessä on nyt lähdetty siitä että näitä samoja periaatteita nyt noudatetaan sitten koko tämän tämän uudistuksen läpi no sitten kysyttiin näitä konkreettisia toimenpiteitä siihen miten tätä työssäjaksamista nyt hallitus aikoo sitten edistää itse olen käynyt nyt aika laajojakin keskusteluja tähän mennessä eri toimijoiden kanssa siitä miten näihin jo tiedossa voidaan nyt sitten käytännössä lähteä puuttumaan kyllä kyllä tiedetään minkälaisia syitä siellä työelämässä on siihen että ihmiset eivät työelämässä meinaa jaksaa mutta kun ne ovat valitettavasti aika usein jääneet puheiden tasolle niin nyt nimenomaan on lähdetty tekemään sitten neuvotteluja ja pohdintoja

itseään sitten pyydän myöskin huomioimaan että hallituksellahan on kärkihankkeena tämä osatyökykyisten aseman parantaminen kyllä minä näen että siellä on nyt monia semmoisia asioita joilla myöskin voidaan parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia olla olla osa tässä meidän työjärjestelmässä ja ja näen että se se on yksi niitä asioita että osoitetaan myöskin se asenne että vaikka ihmisen työkyky syystä tai toisesta heikentyy niin yhteiskunta ei silti pudota häntä pois tästä järjestelmästä vaan päinvastoin tehdään aktiivisesti toimenpiteitä että hän kokee olevansa edelleenkin yhteiskunnan täysivaltainen jäsen

nimenomaan myöskin siellä työelämässä ja mitä ne kohdennetut yksilölliset toimenpiteet jotka aidosti tuovat sitä tehokkuutta voisivat olla eli omalla tavallaan meillähän on erittäin hyvä ja vahva kuntoutusjärjestelmä ollut mutta nyt me olemme myöskin hyvin uudenlaisessa tilanteessa sillä myöskin ihmisten syyt miksi he tarvitsevat erityyppistä kuntoutusta työelämän muutosten takia muuttuneet ja myöskin nämä ovat niitä asioita joihin meidän järjestelmän täytyy tulevaisuudessa pystyä vastaamaan
seuraavaksi sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies

täällä monessa puheenvuorossa puhutaan tasa arvosta että naiset elävät keskimäärin huomattavasti miehiä pidempään ja sitä kautta myös nostavat eläkettä pidempään arvoisa puhemies täytyy todeta että meillä todellakin on töitä jatkossa eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuuden turvaamisessa sekä sitä kohtaan tunnetun luottamuksen palauttamisessa nyt ehdotetut muutokset eläkkeen karttumiseen ovat hyvä alku tämä lainsäädäntö on vasta välietappi pitkässä ja vaikeassa urakassa

eläkeuudistusta ei voi ulkoistaa koska se on liian tärkeä asia se on tärkeä kilpailukyvyllemme ja tulevaisuuden työelämän rakenteelle se on jopa tasa arvokysymys nyt esitetty uudistus helpottaa kestävyysvajetta ja pidentää työuria nämä ovat kiistatta hyviä asioita mutta siihen ne hyvät asiat loppuvatkin mitä tämä malli kertoo nuorelle joka haluaa nostaa osaamistaan houkutteleeko se opiskelemaan mitä se kertoo vanhemmalle joka päättää jäädä kotiin hoitamaan lastaan voiko hän luottaa siihen että menetetty eläke on kurottavissa kiinni ei tämä uudistus ei tue osaamista eikä se tue tasa arvoa ellei tähän yhdistetä vanhempainvapaan uudistusta ja jotenkin minusta tuntuu että se uudistus ei ole tämän hallituksen agendalla niin tämä muutos siirtää kelloa useita vuosikymmeniä taaksepäin arvoisa puhemies tämä uudistus rakentuu työelämämallille joka ei ole tätä päivää se kehottaa menemään koulun penkiltä suoraan työelämään meidän ei tule sementoida vanhoja väistyviä rakenteita vaan miettiä tulevaisuuden vaatimuksia ja sitä tämä malli ei tee

arvoisa puhemies tämä eläkeuudistus on yksi tärkeimpiä uudistuksia työurien pidentämisen kannalta ja sitä kautta myös kestävyysvajeen umpeen kuromisessa on sinänsä hyvä että tästä asiasta saatiin neuvoteltua ratkaisu mutta näen sen ongelmallisena että akava joka edustaa korkeakoulutettua henkilöä ei voinut asettua tämän eläkesopimuksen taakse on syytä sanoa ääneen että tämä olisi voinut olla huomattavasti parempikin tämän uudistuksen ongelmakohtia ovat se että se ei kannusta pidempiin se on miesten ja naisten välisen tasa arvon kannalta ongelmallinen ja se että uudistuksessa ei ole tarpeeksi panostettu työelämässä jaksamisen edistämiseen eli eläkeuudistus ei sisällä riittäviä kannustimia jatkaa työelämässä vanhuuseläkeikään asti eläkettä eläkettä ehdotetaan karttuvaksi koko työuran ajan yhdellä pilkku viidellä prosentilla vuodessa ja tämä ehdotettu malli ei siksi kannusta palkansaajia pidentämään työuriaan niin kuin voimassa olevassa mallissa jossa korotettu karttuma kannustaa ihmisiä jäämään työelämään sen takia tätä ei voida pitää onnistuneena ratkaisuna kun uudistuksen ideana juuri pitäisi olla kannustaa ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään

toivon että hallitus vielä budjettiriihessä miettisi onko oikea toimenpide lakkauttaa aslak kuntoutus tässä vaiheessa kun tiedämme että meidän pitäisi panostaa työssäjaksamiseen meidän mielestämme ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä se ei ole oikea tapa toimia kun pitäisi edistää työssäjaksamista että kuntoutusta lakkautetaan mutta toivon että ministeri mäntylä ja ministeri rehula tässä etsivät hyviä konkreettisia tapoja sitten korvata tämä aslak kuntoutusohjelma että ihmiset eivät jää ihan tyhjän päälle

arvoisa rouva puhemies

suomen väestö vanhenee ja eläkeläisten määrä kasvaa suomalaiset myös elävät entistä pidempään nyt eläkeikää tullaan nostamaan portaittain ja elinaikakerroin tulee edelleen leikkaamaan kuukausieläkkeitä sitä mukaa kuin elinajanodote kasvaa näillä keinoilla on tarkoitus pidentää työuria edistää työllisyyttä ja parantaa julkisen talouden ja eläkejärjestelmän kestävyyttä eläkeuudistuksesta neuvoteltiin viime vuonna hyvin perusteellisesti ja sopimukseen päästiin työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken viime syksynä sopimus onkin erinomainen esimerkki siitä miten kolmikantaisella neuvottelulla voidaan edelleenkin saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia myös ja varsinkin sellaisissa asioissa jotka heikentävät tiettyjen ryhmien asemaa aikaisempaan nähden eläkesopu syntyi ilman voimakasta voimakasta valtiovallan painostusta tai uhkailua eläkeiän nostaminen on tarpeen työurien pidentämiseksi loppupäästä mutta se ei yksinään tule riittämään liian moni ei nytkään jaksa työelämässä edes kuuteenkymmeneenkolmeen vuoteen saakka vähintään yhtä tärkeää olisi saada työuria pidennettyä keskeltä tämä edellyttää investointeja esimerkiksi työelämän laatuun työhyvinvointiin koulutukseen kuntoutukseen ja työ ja perhe elämän yhteensovittamiseen ja hallituksen tulisikin arvioida työelämään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvien leikkausten vaikuttavuus myös työelämäuraa silmällä pitäen nyt hallitus kuitenkin tuottavuuden parantamisen nimissä aikoo heikentää työntekijöiden asemaa samalla kun hallitus pyrkii pidentämään työaikoja ja vähentämään lomapäiviä se säästää kuntoutuksesta ja tehdä ensimmäisestä sairauspäivästä palkattoman moni asiantuntija voi sairastuessaan tehdä töitä kotonakin mutta kuka hyötyy siitä että sairaanhoitajat lastentarhanopettajat ja rakennustyöntekijät tulevat palkan menettämisen pelossa sairaana töihin oma lukunsa ovat ne kaksisataakolmekymmentätuhatta työtöntä joilla ei ole mahdollisuutta työterveydenhuoltoon tiedämme että mitä pidempään työttömyys kestää sitä vaikeammaksi työllistyminen usein muuttuu jos haluamme parantaa työllisyyttä ja nostaa todellista eläkkeellejäämisikää olisikin ensiarvoisen tärkeää pitää hyvää huolta tästä työvoimareservistä kuitenkin hallitus on systemaattisesti nyt heikentämässä pienituloisten ja työttömien mahdollisuutta pitää huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja ollaan nostamassa lääke ja matkakorvauksia tullaan edelleen leikkaamaan etuuksien indeksikorotuksia jäädytetään ja työttömyysturvaan tullaan tekemään leikkauksia miten tässä tilanteessa voidaan turvata kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus yhdenvertaisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään arvoisa rouva puhemies hallitukselta on perätty koko sen olemassaoloajan parempaa sopimisen ja sopimuskulttuuria tämä on pääsääntöisesti onnistunutkin nyt tässä laissa mutta ei kaikilta osin kuten täällä on useaan otteeseen jo tänään aikaisemmin todettu meillä on suomessa reilut kymmenentuhatta työntekijää jotka ovat aikoinaan tehneet valinnan ammatillisen eläkeiän ja uuden eläkejärjestelmän välillä

yhteydessä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän heille annettiin mahdollisuus valita minkä eläkkeen he tulevaisuudessaan itselleen ottavat ja sen mukaisesti jos he valitsisivat ammatillisen eläkkeen he joutuisivat luopumaan erilaisista oikeuksistaan joita muille tarjottiin

ja sitä kautta heikentäneet omaa omaa elämäntilannettansa suhteessa muihin kollegoihin kysyn tätä ministeri mäntylältä

arvoisa rouva puhemies edennyt eläkeuudistusasiassa kiitettävällä vauhdilla esityksen valmistelua ministeriössä on helpottanut viime kaudella tehty laaja työ ratkaisevaa on tietysti työmarkkinajärjestöjen panos eläkesopimuksen aikaansaamisessa jyrki kataisen hallituksen viisas päätös oli antaa työrauha järjestöille kokemukset sitä edeltävältä hallituskaudelta osoittivat että eläkekysymykset koskevat niin laajoja intressiryhmiä ettei asiassa ole mielekästä yrittää edetä maan hallituksen yksipuolisin toimin vaikka talouslaskelmat sinänsä osoittaisivatkin uudistuksen tarpeen kansalaiset palkansaajat työnantajat ja palkanmaksajat etujärjestöineen ovat kova realiteetti siinä missä excel taulukkoon piirretyt numerotkin ovat kova realiteetti numerot jotka kertovat väestörakenteen kehityksen työllisyysennusteet ja työuran laskennalliset pituusarviot nyt palkitaan viime vaalikauden kärsivällinen työ jota ratkaisun eteen tehtiin järjestöissä joku voi tuskailla aikaa joka kului ratkaisua haettaessa tärkeätä on se oppi joka tästä saadaan vaikeatkin asiat etenevät ratkaisuun kun edetään avoimin kortein ja yhteisesti sopien sanelemalla syntyy vain lukkoja joiden avaamiseen kuluu paljon aikaa luottamuksen menettäminen käy helposti mutta sen palauttaminen on vaivalloista ja aikaa vievää esitys työeläkejärjestelmän uudistamisesta on käsittelyssä nyt kun on kulunut kymmenen vuotta edellisestä merkittävästä uudistuksesta vuoden kaksituhattaviisi eläkeuudistuksen tavoitteet ovat jossain määrin alkaneet toteutua siitä on näyttöä valinnainen eläkeikä kuusikymmentäkolme viiva kuusikymmentäkahdeksan vuotta karttumineen on alkanut nostaa eläkkeellesiirtymisikää panostukset työterveyshuollon ja työolojen kehittämiseen ovat vaikuttaneet siellä täällä samaan suuntaan muutos on kuitenkin arvioitu liian hitaaksi yleinen elintason nousu ja onnistuminen kansanterveystyössä ovat johtaneet keskimääräisen eliniän pidentymiseen eliniän kasvu tuo lisää vuosia eläkkeelläoloaikaan viimeaikaisilla eläkeuudistuksilla ja myös tällä uudistuksella pyritäänkin että osa näistä lisävuosista joita tavoittelemme siirtyisi työssäolovuosiksi tämä parantaisi huoltosuhdetta ja vahvistaisi eläkkeiden rahoitusta ja eläkekertymää työurien pidentämisellä turvataan osaltaan työeläkkeiden rahoitusta tällä on vaikutuksensa eläkemaksujen suuruuteen joka taasen on yksi osa palkkakustannuksien syntymisessä on helppo ymmärtää että eläkeratkaisuilla on merkitystä paitsi kestävyysvajeen myös vientialojen kustannuksissa ja kansainvälisessä kilpailukyvyssä sitä kautta työeläkejärjestelmän muutosta voi liioittelematta pitää olennaisena kansantaloutemme kansantaloutemme näkökulmasta uudistus pidentää työuria ja lisää työllisyyttä se parantaa huoltosuhdetta ja kasvattaa bruttokansantuotetta se varmistaa työeläkejärjestelmän kestävyyden ja vähentää painetta eläkemaksujen korotuksiin se toteuttaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta

syntyneiden eläkeikä tulee olemaan kuusikymmentäviisi vuotta vuonna syntyneiden vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen muutoksiin joita emme tiedä vielä tietenkään siten että työssäoloajan ja eläkkeelläoloajan suhde pysyy samalla tasolla kuin vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi mekanismilla toisin sanoen otetaan osa lisääntyvistä elinvuosista työelämäksi toteutetaan sitä tavoitetta joka tässä on ollut pitkän aikaa pöydällä arvoisa puhemies uudistuksen toimeenpanossa tärkeätä on muistaa ettei vanhuuseläkeiän alarajan nosto suoraviivaisesti näy eläkkeellesiirtymisiän nostona mitään sellaista automatiikkaa ei ole osa ihmisistä päätyy jatkossakin työkyvyttömyyseläkkeelle ennen eläkeikäänsä työurien pidentäminen vaatii myös muita toimia kuin tätä lakiuudistusta yleistä kansanterveystyötä samoin kuin työsuojelua ja työterveyshuoltoa on edelleen voimaperäisesti kehitettävä kuntoutukseen on edelleen panostettava ja parannettava kuntoutuksen vaikuttavuutta

korkealla tasolla ja työurat pitkiä uudistuksen tarkoituksena ei ole lisätä työkyvyttömyyseläkeläisten määrää vaan nostaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää

arvoisa puhemies

nyt jo seitsemäntoista vuotiaana eläkettä alkaa kertyä tämän eläkeuudistuksen hyviä puolia on myös joustavuus mutta on tietysti myös ongelmia eri ammattikunnissa kuten edustajat kulmala ruoho mäkipää ja kiljunen ovat ottaneet esille tänään ihmisen elinajan pitenemisen myötä työvuodet lisääntyvät joidenkin ammattien kohdalla fyysinen haaste on vaativampi kun ikää tulee lisää hyvin moni tekee pitkän työuran ja eläkkeelle päästyään on väsynyt fyysisesti ja henkisesti tarkoitus on että eläkkeelle siirryttäessä on mahdollisuus myös nauttia eläkevuosista koska vihdoin on sitä aikaa siksi kokonaisvaltainen terveyshyvinvointi pitäisi olla mahdollista jokaisen kohdalla jo työikäisenä ennalta ehkäisevä toiminta terveyden edistämiseksi on tärkeämpää kuin koskaan automaation lisääntyessä nyt kun on siirrytty digiaikaan riittävä liikunta ja ja terveellinen ravinto eivät ole vain kliseitä ne ovat lääkkeitä joiden myötä elämänlaatu paranee muutamia huomioita debattipuheista tänään sairauspoissaolot nousivat debatissa keskusteluun yksi mahdollisuus poissaolojen vähentämiseen on esittämäni ennalta ehkäisevä toiminta miesten ja ja naisten välinen tasa arvo eläkkeissä sekä perheen ja yhteensovittaminen ovat haasteellisia ja sen eteen pitää tehdä töitä ja löytää hyväksyttävät ratkaisut moni eläkkeellä oleva joutuu todella laskemaan tarkkaan mihin rahat riittävät täytyy sanoa että valtavasti on tullut yhteydenottoja eläkeläisten asumistuen leikkauksesta ihan valtava määrä uskon että hallituksemme löytää ratkaisun siihen ettei kenenkään tarvitse muuttaa kotoaan pois tämän takia kotoa jossa on vuosikaudet asunut sillä eläkeläisten on vaikea löytää enää lisää ansioita uskon että ministeri mäntylä myös tekee valtavasti tämän asian eteen töitä

toivoisin ettei esimerkiksi vasemmistoliitto keräisi pisteitä nyt vaalipuheillaan täällä vaalit eivät ole tänä vuonna eivätkä ensi vuonnakaan nimittäin tämä talouskriisi ei ole syntynyt nyt sadan päivän aikana kun hallitus on ollut se on syntynyt jo aikaisemmin jolloin myös vasemmistoliitto on hallituksessa ollut nyt me tarvitsemme ratkaisuja talouskriisiin emme vaalipuheita emmekä arvostelua pelkästään

sitten itse asiaan eläketurvakeskuksen luottamus eläketurvaan aineistojen mukaan luottamus eläkejärjestelmään horjuu vakavasti alle puolet uskoo että luvatut eläkkeet pystytään maksamaan alle neljännes katsoo että päättäjät tekevät hänen etujensa mukaisia päätöksiä vain joka kolmannen mielestä eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen ole yllättävää että myönteisimmin eläkeuudistuksen periaatteisiin suhtautuvat korkeakoulutetut hyvätuloiset johtajat ja asiantuntijat hehän tässä vetävät pisimmän korren jälleen kerran tässä eläkeuudistuksessa ikäluokat jakautuvat hyötyjiin joita ovat lähinnä pian eläköityvät ja maksajiin joita ovat kuusikymmentä ja seitsemänkymmentä luvuilla syntyneet ynnä nuoriin jotka jälleen hyötyvät eläkejärjestelmästä jos me oletamme järjestelmän pysyvän muuttumattomana seuraavat neljäkymmentä vuotta mikä tosin tähänastisen maailman eläkejärjestelmien historian varassa on täysin epärealistista

hallituksen tavoitteena esityksen mukaan ja kolmikannan tavoitteena sitä valmistellessaan on ollut työurien pidentäminen tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään myöhentämisellä kuuteenkymmeneenkahteen pilkku neljään vuoteen onko tähän tavoitteeseen olemassa muita keinoja kuin yleinen eläkeiän nosto on me tiedämme että suomalaisten toimintakyky on sekä subjektiivisten että objektiivisten mittarien mukaan keskimäärin parantunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana itse asiassa jos joku vielä jaksaa penkoa penkoa internetin kätköistä vanhoja kestävyyslaskelmia kymmenen vuoden takaa

voitaisiin voitaisiin ratkaista näiden laskelmien valossa meillä ei pitäisi olla erityisen suurta huolta ja tästä syystä monet tutkijat ovatkin tämän eläkeratkaisun taustaoletuksia kritisoineet voimakkaasti no onko tavoite siitä että työuria tulisi pidentää ylipäätään järkevä ja kannattaako se toteuttaa eläköitymisiän kautta no ei ajatus työurien pidentymisestä on sellaista vanhaa ajattelua jossa oletetaan että meillä on selkeät kategoriat työssä käyvien ja sitten johonkin muuhun kuuluvien välillä ja että meillä on selkeä elämänkaari jonka aikana ihminen on ensin lapsi sitten opiskelija sitten töissä ja sitten eläkeläinen todellisuudessahan me elämme jo nyt sellaisessa maailmassa jossa näiden kategorioiden väliset rajat ovat merkittävästi hämärtyneet sekä se mihinkä maailma näyttää olevan menossa että minun mielestäni myös se mihinkä sitä on järkevää järkevää poliittisilla päätöksillä johdatella on pikemminkin suunta jossa hämärtymistä jatketaan entisestään tarjotaan eläkeläisille mahdollisuuksia sivuansioihin ja osallistua työelämään vielä vielä silloinkin kun he ovat jo jo täysipäiväisen palkkatyön ulkopuolella tarjotaan ihmisille työuran aikana opiskelumahdollisuuksia taskuja joissa voi kehittää omaa osaamistaan näinhän tosiasiassa jo tapahtuu eihän tällaisia selkeitä työuria ole olemassa missään muualla kuin poliittisten päättäjien papereissa jos me ajattelemme niitä tulevaisuuden trendejä joista meillä tällä hetkellä on tietoa niin siellä on käynnissä ainakin merkittävä elinkeinorakenteen muutos mikä tarkoittaa isoa siirtymää tyypillisistä teollisuuden työpaikoista tyypillisiin palvelusektorin työpaikkoihin mikä puolestaan tarkoittaa työpaikkakoon pienentymistä työsuhteiden pirstaloitumista yrittäjyyden ja ja palkansaajuuden kategorioiden hämärtymistä ja ylipäätään ihan erilaista liikkuvuutta työmarkkinoille kuin mitä vielä tässä lakiesityksessä oletetaan siellä odottaa meitä myös jakamistalous robotisaatio ja monta muuta semmoista isoa trendiä jotka tulevat jo seuraavien kahdenkymmenen viiva neljänkymmenen vuoden aikana eli aikana jolloinka tämän järjestelmän pitäisi taata meidän eläkkeemme

se että tässä päätöksessä ei ole millään lailla huomioitu näitä työmarkkinoiden ja suomalaisen yhteiskunnan muutostrendejä osoittaa minusta hankalimman asian kolmikantaisessa valmistelussa siellä istuvat ihmiset jotka jotka ovat ympäröineet itsensä kaikkein vanhakantaisimmalla osalla tätä yhteiskuntaa ja jotka viimeisenä heräävät muutokseen silloin kun muutos on jo ajat sitten tapahtunut tästä syystä vaikka kolmikannassa on suomessa tehty merkittäviä asioita minun mielestäni semmoinen kolmikantaan ripustautuminen jossa mikään järkipuhe jossa mikään argumentaatio mikään tutkimus mikään yleisesti tunnustettu epäkohta ei riitä murtamaan kolmikantaa on tuhoon tuomittua ja se on järjetöntä järjetöntä poliittista päätöksentekoa kiitos

arvoisa rouva puhemies

työeläkejärjestelmän kokonaisuudistus on mielestäni erittäin tärkeä ja omasta puolestani haluan kiittää niitä ihmisiä jotka ovat tämän merkittävän lakipaketin eteen työtä tehneet valmistelu on ollut varmaan pitkää ja se on sisältänyt erittäin vaikeitakin neuvotteluja ja lopputulos mikä on nyt käsillä on mielestäni hyvä

yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa eläkeikä nousee siis nyt kuuteenkymmeneenviiteen vuoteen asteittain on hyvä että tämä on porrastettu että muutos ei ole niin nopea vaan siihen voimme mukautua pikkuhiljaa niin että vuonna kuusikymmentäkaksi syntyneet on ensimmäinen ikäluokka jolla vanhuuseläkeikä on kokonaisuudessaan tuo mainittu kuusikymmentäviisi vuotta jo vuoden tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi jälkeen syntyneille tämä eläkeikä kaiken lisäksi sopeutetaan elinikäodotteeseen mikä sinänsä on tietenkin viisasta koska pitää muistaa että meillähän tänä päivänä on tilanne jossa naisten keskimääräinen elinikä on suurin piirtein kahdeksankymmentäkolme vuotta ja miehilläkin lähentelee seitsemääkymmentäseitsemää vuotta jos nyt oikein muistan erään tilaston niin siinä tänä päivänä näinä aikoina syntyvistä tyttölapsista lähes puolet näkee sata vuotissyntymäpäivänsä elikkä tämä saavutettu elinikä mikä nyt meillä keskimäärin suomalaisilla on ei ole mikään pysyvä olotila vaan ihmiset elävät pitempään terveempää elämää kun pitävät itsestään hyvän huolen on tärkeää että tämä eläkeuudistus nyt tehtiin ja saatiin aikaiseksi ja on tärkeää että suomalaisten hyvinvointi jatkuu tämänkin lainsäädännön ansiosta pidän erittäin arvokkaana asiana tämän lakipaketin kokonaisuudessa sitä että koko työhistorian ajan tämä

on yksi pilkku viisi prosenttia ja sitä aletaan kasata seitsemäntoista vuoden iässä aina sinne alimpaan eläkeikään asti aikanaan kun itse aloitin työelämän niin silloin muistamani mukaan vasta kaksikymmentäkolme vuotiaana ensimmäiset eläkemarkat silloisen järjestelmän mukaan karttuivat elikkä tuli tehtyä muutamia vuosia työtä yhteisen hyvän eteen ilman että siitä omaa eläketurvaa karttui mutta se oli sitä aikaa ja nyt elämme tätä aikaa tämä lakiuudistus turvaa eläkejärjestelmän toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen kuten on moni puhuja jo tässä salissa sanonut alimman eläkeiän kytkeminen eliniänodotteeseen on minun mielestäni erittäin hyvä asia

tähän kyseiseen totuuteen sisältyy myös se että elinaikakerrointa lievennetään elinaikakerroinhan oli se kerroin jolla eläkkeitä hieman leikattiin sen takia kun suomalaiset elävät pitempään no tämäkin asia on tässä lakiuudistuksessa huomioitu hyvä näin työeläkejärjestelmän kannalta ei koskaan ole liiaksi korostettu ja se on se että työllisyyden hyvä taso on meidän toimivan eläkejärjestelmän kannalta välttämättömyys esimerkiksi juha sipilän hallitus tekee sen eteen töitä että työllisyys olisi tässä maassa vähintään seitsemänkymmentäkaksi prosenttia meidän on pidettävä näillä eri lainsäädäntöuudistuksilla tässä talossa huoli siitä että tähän tavoitteeseen päästään jos meillä työllisyys ei toimi eläkekarttumat eivät kerry ja koko järjestelmä on silloin uhattuna toivon että suomen eduskunta tässä asiassa kantaa yhteisen vastuun että pystymme tätä työllisyysastetta nostamaan ja työttömyyttä alentamaan se on meidän kansantaloutemme yhteinen etu lopuksi arvoisa rouva puhemies yksi huomio vielä uudistuksesta toivon että tämä tässäkin salissa keskusteluun noussut sotilaseläkejärjestelmää koskeva muutos saisi nyt hieman syvällisemmän käsittelyn ja se lähtisi lausunnolle ja kuultaisiin esimerkiksi puolustusvaliokuntaa tietenkin ja sitten puolustusvoimia pääesikuntaa rajavartiolaitosta sekä puolustusministeriötä sotilaseläkejärjestelmään liittyy suomen toimivan puolustuksen ja toimivan reservin kannalta niin monta tekijää että se ansaitsee ehdottomasti erikoisen huomion tämän lain käsittelyssä ja niin että nämä suomen puolustuksen kannalta tärkeät asiat huomioidaan nyt tässä lakiuudistuksessa täysimääräisinä ettemme ikään kuin ikään kuin vahingossa heikennä puolustusvoimien ja koko suomen kannalta erittäin tärkeän reservin toimivuutta

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia ja tieliikennelakia muutoksilla pantaisiin uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tiedonvaihdon helpottamisesta annetun euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin velvoitteita

samalla täytäntöönpanoa esitetään täydennettäväksi vähäisiltä osin

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs yhdeksättä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs yhdeksättä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs yhdeksättä